Arvoisa puhemies, varmaan ulkopuolisesta maailmasta saattaa tuntua erikoiselta, että me olemme niin paljon kiitelleet toisiamme, varsinkin kun markkinat ovat edelleen hermostuneita ja kansalaiset vihaisia tämän kriisin takia. Minusta viime viikonvaihteen huippukokous oli suoraan sanoen katastrofi. Oli järkyttävää seurata sitä ennen näkemätöntä tiedotussotaa, jota eri jäsenvaltiot kävivät omista lähtökohdistaan ja jossa ne kertoivat omista tavoitteistaan.

Mikä pahinta kuten täällä on käynyt ilmi esimerkiksi patentin suhteen jälleen kerran tehtiin yöllä uutta politiikkaa usein hyvin teknisistä ja yksityiskohtaisista asioista. Tutkijat ovat todenneet, että jos ihminen valvoo 24 tuntia peräkkäin, hän on yhden promillen humalassa, ja silloin autolla ajaminen on rikos.